välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia edustaja kai mykkänen ja neljäkymmentäyksi muuta edustajaa ovat tehneet välikysymyksen omistajaohjauksesta työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

puolen vuoden aikana käydään ratkaisevia neuvotteluita siitä miten suomen talouden ja työllisyyden tilanne kehittyy lähivuosina koko suomen kannalta on tärkeää että talouskasvun edellytykset ovat kunnossa ja työmarkkinoilla pystytään sopimaan asioista postin lakosta ja tukilakoista ovat kärsineet postin työntekijät postin palveluita tarvitsevat suomalaiset suomalaiset yritykset joiden kauppaa ja vientiponnisteluja lakko haittasi ja myös posti yrityksenä tilanne lakon taustalla on vellonut vielä pidempään on hyvä että akuutti työmarkkinakiista on ratkennut ja ratkaisu löytyi siten että postin työntekijöiden asemasta huolehdittiin valitettavasti maan hallituksen toiminnasta syntyy vaikutelma että omistajaohjaus on varsin haparoivaa postin johdolla on ollut perusteltu käsitys että sen toimilla on on ollut valtion omistajaohjauksen tuki jäänyt hyvin epäselväksi mikä on on ollut suomen hallituksen rooli työmarkkinakiistan eri vaiheissa syntyy vaikutelma että maamme hallitus on kyllä puuttunut työmarkkinakiistan yksityiskohtiin mutta omistajaohjauksesta on puuttunut pitkäjänteisyys ennakoitavuus ja linja koska hallitus ei ole pystynyt asiaa eduskunnalle selventämään on opposition syytä välikysymyksellä selvittää miten työmarkkinakiistaan on tultu ja mitä postin lakkotilanteesta ja työmarkkinakriisiä edeltäneistä tapahtumista ja itse kiistasta on syytä oppia asia on syytä selvittää perin pohjin jotta vastaavat tilanteet vältetään jo nyt tiedossa olevan vaikean työmarkkinatalven edellä suomalaiset palkansaajat ansaitsevat parempaa hallituksella on myös kunnianhimoinen työllisyystavoite jonka saavuttaminen karkaa entistä kauemmaksi jos työmarkkinoilla on rauhatonta valtioneuvoston omistajaohjausta tulee johtaa kaikissa tilanteissa hyvän hallintotavan mukaisesti ja johdonmukaisesti omistajaohjausministerin ja valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan tehtävänä on osoittaa suuntaa ja tehdä valintoja valtion omistusten tulevaisuudesta omistajan tahdon tulee välittyä yhtiön hallituksen päätöksiin rinteen hallituksen toiminnan seurauksena on vakavasti syytä epäillä että omistajaohjausta ei ole toteutettu hyvän hallintotavan mukaisesti hallituksen toiminta postin liikkeenluovutuksen osalta osoittaa että hallitus on antanut vähintään hiljaisen hyväksyntänsä seitsemänsadan työntekijän liikkeenluovutukselle posti palvelut yhtiön alaisuuteen ja toisen työehtosopimuksen piiriin hallitus on kertonut yksiselitteisesti estäneensä aikaisemmin kesällä suunnitteilla olleen yli yhdeksäntuhannen työntekijän siirron työehtosopimuksesta toiseen elo syyskuussa hallitus ei kuitenkaan vastaavalla tavalla yksiselitteisesti puuttunut seitsemänsataa työntekijää seitsemänsataa työntekijää koskevaan liikkeenluovutukseen postin toimiva johto on voinut luottaa siihen että liikkeenluovutuksella on suomen hallituksen tuki syksyn mittaan omistajaohjausministeri paatero ja pääministeri rinne ovat selkeästi antaneet alan unionin ymmärtää että he eivät seisokaan linjauksen takana vaan sitä voidaan muuttaa tämä on yksi syy postin kärjistyneeseen työmarkkinatilanteeseen ja koko suomalaiseen yhteiskuntaan häiriöitä tuottaneisiin tukilakkoihin hallitus on siis omalla toiminnallaan aiheuttanut merkittävän työmarkkinahäiriön ja omistajaohjauksen luottamuspulan on perusteltua kysyä miksi hallitus ei toiminut linjakkaasti omistajaohjauksessa mutta päätti kuitenkin puuttua työmarkkinakiistaan toisin toimimalla tilanteen kärjistyminen olisi vältetty hallitus on luonut toiminnallaan työmarkkinapolitiikkaan vahingollisen ennakkotapauksen puuttumalla työntekijöiden ja työnantajien välisen työehtosopimusneuvottelun sisältöön sen sijaan että se pitäytyisi lainsäätäjän ja omistajan välineistössä tämä on erityisen vahingollista nyt kun edessä on muitakin haastavia työehtosopimusneuvotteluita julkisuudessa olevien tietojen mukaan hallitus on omalla toiminnallaan astunut työehtoneuvotteluihin kätilöimällä pöytään selvityshenkilötyöryhmän sovittelemaan työehtoihin liittyvää riitaa omistajaohjausministeri ilmoitti toiveen tulleen riidan osapuolilta mutta pääministeri rinne on itsekin julkisuuteen kertonut olleensa kirjoittamassa pohjia vapaaehtoisesta sovittelusta ja jopa avittamassa sähköpostin laatimisessa valtakunnansovittelijalle tämä sähköposti on sisältänyt selvitysryhmän jäsenten nimet tällä toimintatavalla hallitus luo vaarallisen esimerkin joka heikentää valtakunnansovittelijan instituutiota ja luo ennakkotapauksen jossa työmarkkinariitojen ratkaisijaksi voidaan vaatia hallituksen toimia hallitus on myös sekaantunut vahvasti itse työmarkkinaneuvotteluihin viikonlopun aikana televisiokuvista välittyi että työehtosopimusneuvotteluissa neljän viisaan työryhmän ja riidan osapuolten lisäksi istuivat mukana sekä omistajaohjausministerin että pääministerin valtiosihteerit

omistajaohjausministeri paatero totesi eduskunnan suullisella kyselytunnilla kahdeskymmenesensimmäinen

lausunnon jälkeen on käynyt yksiselitteisesti ilmi että posti on informoinut omistajaohjausministeriä paitsi suunnitelmistaan myös pakettilajittelijoiden siirrosta ennen liikkeenluovutuksen toteutumista omistajaohjausministeri on julkisuudessa kertonut että päivämäärästä oli jäänyt postin ja ministerin välille epäselvyyttä oliko liikkeenluovutuksen tarkka päivämäärä ensimmäinen vai ensimmäinen yhdettätoista omistajaohjausministeri ei siis ole enää itsekään väittänyt etteikö päätöksestä olisi ennen liikkeenluovutusta informoitu omistajaohjausministeri on edelleen kertonut että hänellä on dokumentti josta näkyy myös liikkeenluovutuksen päivämäärä ensimmäinen yhdeksättä eduskunnalle aiemmin kerrottu ei siis vastaa asioiden todellista kulkua suomen valtio omistaa postin kokonaan näin ollen ei myöskään pidä paikkaansa se ettei tilanteessa olisi ollut mahdollista tehdä mitään omistajaohjausministeri on ollut paitsi informoitu asiasta jo etukäteen myös viimeistään tiedotustilaisuudessaan kolmas yhdeksättä täysin kiistatta tietoinen siitä että liikkeenluovutus on toteutunut ensimmäinen tämän jälkeen on ollut liki kaksi kuukautta aikaa tehdä toimia vielä ennen postin työntekijöiden ensimmäinen yhdettätoista toteutuvaksi julkisestikin kerrottua tes siirtoa lopulta kiista ratkaistiin kahdeskymmenesseitsemäs yhdettätoista siten että posti palvelut oy liittyi paltan jäseneksi paketti ja verkkokauppaliiketoiminnan osalta miksei tähän voitu mennä jo syys lokakuun aikana kun hallituksen linja selvästi oli että tes siirto pitää perua myös pau on siinä oikeassa käsityksessä että liikkeenluovutus on jo tapahtunut kolmas yhdeksättä pau tiedotti pau ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa ministerin tarkoittaman aikalisän sisällöstä eli onko esimerkiksi pakettilajittelijat liikkeen luovutettu takaisin posti oyhyn kun saamme tietoa niin informoimme siitä välittömästi jäseniä päivän toisessa tiedotteessa posti ja logistiikka alan unioni pau on saanut lisäselvityksen omistajaohjausministerin työehtosopimuskiistaan liittyvään aikalisäviestiin ja sen perusteella työtaistelutoimet voidaan toistaiseksi keskeyttää ministeri on siis ymmärtää että tes siirtoon vielä palataan tilanteessa jossa sekä hänellä että paulla on kiistatta ollut tiedossa että liikkeenluovutus on jo tapahtunut valitettavasti väärän kuvan antaminen ei rajoittunut pelkästään omistajaohjausministeriin pääministeri rinne sanoi kyselytunnilla kahdeskymmenesensimmäinen

ilman että hallitus tiesi konkreettisesti päätöksestä seitsemänsataa ihmistä siirrettiin toisen

piiriin tämä ei pidä paikkaansa hallitus hallituksen omistajaohjausministeri ja hallitusta postin hallituksessa edustava omistajaohjausyksikön virkamies ovat olleet tietoisia postin päätöksestä päivämäärä työehtosopimuksen siirrolle on omistajaohjausministerin julkisuuteenkin antamien tietojen mukaan ollut täysin selvä jo elokuussa työehtosopimuksen siirtymispäivä oli alun perinkin ensimmäinen

viimeistään kahdeskymmenesensimmäinen kahdeksatta pääministerin antama kuva ei vastaa asioiden todellista kulkua suomalaisilla on oikeus hyvään ja luotettavaan kansallisomaisuuden hoitamiseen sekä hallituksen vastuulliseen toimintaan työmarkkinakysymyksissä nyt on herännyt perusteltu kysymys onko näin ollut ja miten hallitus toimii jatkossa perustuslain kuudennenkymmenennen pykälän mukaan ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja suomen kansalaisia pääministerin ja omistajaohjausministerin lausunnot on asetettava arvioitaviksi tätä

taustaa vasten mikäli olisi niin että eduskuntaa on tahallaan johdettu harhaan on asiaan suhtauduttava erityisellä vakavuudella edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen

pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen

pitkittänyt työmarkkinakriisiä ja

kuinka estetään ettei tästä muodostu yleistä toimintatapaa mikä oli hallituksen valtiosihteereiden rooli ja

tietoinen postin hallituksen tekemistä päätöksistä vaikka postin hallituksessa jäsenenä on paateron johtaman omistajaohjausyksikön virkamies ja onko ministeri puuttunut mahdollisiin tiedonkulun puutteisiin havaittuaan ne miten hallitus aikoo turvata postin lakisääteisten velvollisuuksien toteutumisen tulevaisuudessa ilman merkittäviä lisäkustannuksia veronmaksajille miten hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt postin tilannetta tänä syksynä ja mahdollisesti sopinut hallituksen yhteisistä toimintalinjauksista ja ovatko valtioneuvoston jäsenet pääministeri rinne ja omistajaohjausministeri paatero antaneet eduskunnalle

virheellistä tietoa liittyen heidän tietoihinsa postin

poissa anteeksi anteeksi joo katsoin tuonne paikalle vain

ymmärrän että pääministeri ei ole kuuntelemassa minun puheenvuoroani vaikka ehkä olisi syytä olla mutta ihmettelen kyllä sitä että hän ei ollut paikalla eikä muistakaan ministereistä kuin yksi kun eduskunnassa esitellään välikysymystä taas sitten ei tiedetä mistä suomessa puhutaan kun ei kuunnella väärän tiedon lisäksi pääministeri rinne ja rinteen hallituksen ministerit näyttävät suhtautuvan ylimielisesti suomen eduskuntaa ja oppositiota

tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan esityksessä on kyse rajoittamislaista ja ja tämä on yksimielinen esitys ja tietyllä tavalla itse tämän myös hyväksyn että siinä vaiheessa kun isoa uudistusta sosiaali ja terveyspalveluihin ollaan tekemässä pyritään siihen että ei olemassa olevia rakenteita muutettaisi niin että ne vaikeuttavat tilannetta tulevaisuudessa mutta nyt kun tätä sosiaali ja terveysuudistusta on suomessa rakennettu hallituskaudesta toiseen kokonaisuutena jo toistakymmentä vuotta niin pikkuhiljaa alkaa tulla se tilanne että kuinka kauan näitä nyt jo aika lailla toimimattomia rakenteita voidaan tämän tyyppisellä rajoittamislailla betonoida

kaikkien rakenteiden ja palveluiden uudistamiseksi voi olla jo hyvinkin kohtalokasta monessa kunnassa tällä hetkellä terveyskeskuksiin jonotetaan viikkokaupalla kuukausia kiireettömiin aikoihin eilen kuulimme huolestuttavia uutisia siitä miten

monelle nuorelle jopa elintärkeän terapiatakuun sosiaali ja terveysuudistuksen isoon puuroon mihin se tulee kyllä valitettavasti hukkumaan itse pidän äärimmäisen tärkeänä että sote uudistusta viedään eteenpäin mutta yhtä tärkeänä sitä että terapiatakuusta ei vain puhuta kauniisti niin kuin eilen ministeri kiuru täällä kyselytunnilla puhui ongelmia osataan kyllä kertoa mutta niihin ei ratkaisuja osata esittää meidän on väistämätöntä eduskunnassa tehdä nopeampia ratkaisuja nuorten mielenterveysasioiden kanssa kuin esimerkiksi tämän sosiaali ja terveysuudistuksen kautta se veisi aikaa sen takia pidän tärkeänä että kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa ei pelkästään kerrota ongelmaa vaan kerrotaan myös ratkaisu ongelmaan ja myös rahoitus tähän nuorten terapiatakuuseen se toteutettaisiin heti ensi vuoden alusta kolmellakymmenelläviidellä miljoonalla ja sen jälkeen vietäisiin määrätietoisin askelin tätä tänään esittelyssä ja käsittelyssäkin olevaa kunta ja palvelurakenneuudistusta eteenpäin mutta ei voi tehdä niin että nämä asiat jotka vaativat toimenpiteitä jo nyt

arvoisa herra puhemies kyseessä on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali ja terveydenhuollossa annetun lain muutoksien tarkoituksena on turvata se että uusilla sote uudistuksen perusteella muodostettavilla maakunnilla on mahdollisuus muokata palvelurakennetta asukkaiden palvelutarpeiden mukaisesti ja ja yhdenvertaisesti

mitä on tulossa ja mahdollisesti esityksiä jotta niin kansanedustajat pystyvät kuin myös siellä kunnissa ja alueilla pystytään ryhtymään valmistautumaan myös niihin investointeihin mitä tuleva uudistus mahdollisesti vaatii tässä rajoituslaissa ehdotetaan tiukennettavaksi irtisanomisehdon sisällyttämisvelvoitetta ulkoistussopimuksiin joiden arvo yksin tai yhdessä muiden sopimuksien kanssa ylittää viisitoista prosenttia kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevan sosiaali ja terveydenhuollon vuosittaisista käyttömenoista voimassa olevassa laissa raja on kolmekymmentä prosenttia on erittäin tärkeää kansalaisten hoitoonpääsyn ja ja hoidon toteutumisen turvaamisen kannalta se että saamme lääkäreitä saamme hoitajia ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tuodaan siinä muodossa että myöskään sen kustannukset eivät tule olemaan sen saajille liian suuria elikkä katsetta myös sinne asiakasmaksuihin sitten kun sen aika on mutta kovasti odotetaan liittyen tähän sosiaali ja terveysuudistukseen olisin kyllä kaivannut sitä parlamentaarista työryhmää

alkuun pitää myöntää että ymmärrän hyvin tätä hallituksen esitystä kun isoa järjestelmätason uudistusta valmistellaan tietysti pyritään toimimaan niin että sinä aikana kunnat eivät tekisi ratkaisuja jotka sitten vaikeuttavat tulevan uudistuksen käytäntöön saattamista mutta kuten edustaja timo heinonen olen huolissani siitä ollaanko välttämättömät ja kiireelliset korjaukset lasten nuorten ja muidenkin mielenterveysongelmiin vastaamiseen jollain tavoin nyt sitten lykkäämässä odottamaan sote uudistuskokonaisuuden valmistumista näin ei pidä tehdä on totta ja annan siitä hallitukselle kiitosta että hallitus on satsaamassa mielenterveysongelmien hoitamiseen lisää varoja ensi vuonna kymmenen miljoonaa euroa ja kolmen vuoden aikana yhteensä kuusikymmentä miljoonaa euroa mutta sen jälkeen hallitus esittää pysyvänä lisärahoituksena kahdeksantoista miljoonaa euroa ja kuitenkin tiedämme että mielenterveysjärjestöjen aloitteesta tehdyn terapiatakuu kansalaisaloitteen mukainen terapiatakuu maksaisi noin kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa vuodessa terapiatakuun tavoitteena on tietysti se että nuoret mutta myös muut kuin nuoret saisivat riittävän ajoissa mielenterveyshäiriöihinsä ja mielenterveysongelmiinsa apua ja hoitoa kun täällä on tästä terapiatakuusta keskusteltu niin kaikki puolueet näin kai voi sanoa ovat erittäin lämpimästi puhuneet terapiatakuun puolesta näin ollen itse vetoan kyllä hallituspuolueisiin joista pääosa taitaa olla nyt pitämässä ryhmäkokousta nyt kun budjettia käsitellään täällä eduskunnassa ja teillä on valta ja vastuu siitä mitä ensi vuoden budjettiin laitetaan

että terapiatakuulle osoitettaisiin kansalaisaloitteessa laskettu kolmenkymmenenviiden miljoonan euron rahoitus ja terapiatakuu näin ollen toteutettaisiin jo ensi vuonna eikä jäätäisi odottamaan sote uudistusta eikä myöskään mitään muita laajempia uudistuksia esimerkiksi ilta sanomat on kertonut riipaisevia tosikertomuksia siitä mikä on nuorten mielenterveyspalvelujen tilanne tällä hetkellä meillä ei ole yhtään liikaa aikaa odottaa niiden tilanteiden korjaamista

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön viisi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta